käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto jonka tehtävänä on eduskunnan työjärjestyksen mukaan tehdä ehdotuksia eduskuntaryhmien keskinäisestä istumajärjestyksestä täysistuntosalissa ehdottaa eduskunnan päätettäväksi että edustaja ruohon siirryttyä kokoomuksen eduskuntaryhmään istumajärjestystä muutetaan vastaavasti eduskuntaryhmien järjestys pysyy aiemmin päätettynä mutta kokoomuksen keskustan perussuomalaisten ja sinisen eduskuntaryhmän rajat muuttuvat puhemiesneuvoston esittämällä tavalla

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle maa ja metsätalousvaliokunnan sosiaali ja ja terveysvaliokunnan ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat hyvä henkilökunta hyvää syksyä on tullut aika palata tähän saliin tähän hallituksen esitykseen tiivistyy teemoja joiden pitäisi näkyä maahanmuuttokeskustelussa paljon enemmän tarkoitan ennen kaikkea työllisyyttä talouskasvua ja niiden edellytyksiä tässä nimittäin on esitys jonka kaikkiin kolmeen kohderyhmään tarvitaan työntekijöitä ulkomailta juuri nyt ei vasta joskus myöhemmin ja jossain muualla puhumme nimittäin asioista on työvoimapula nyt vuonna kaksituhattaseitsemäntoista työvoimapulasta aloilla jotka ovat keskeisiä talouskasvun moottoreina tai maaseudun säilymisenä asuttuna arvoisa puhemies esityksellä pannaan käytäntöön eun kausityö ja niin kutsuttu ict direktiivi tällä niin sanotulla sisäisen siirron direktiivillä on myös lyhennenimi ict jonka kaikki tuolla euroopan areenoilla tuntevat vaikka sillä varsinaisesti ei ole informaatioteknologiaan niinkään yhteyttä molempien täytäntöönpano valitettavasti viivästynyt kausityödirektiivin määräaika oli kolmaskymmenes yhdeksättä kaksituhattakuusitoista ja niin kutsutun sisäisen siirron eli tuttavallisesti ict direktiivin täytäntöönpano oli kolmaskymmenes yhdettätoista kaksituhattakuusitoista kumpikin direktiivi esitetään pantavaksi täytäntöön omalla laillaan eikä perinteiseen tapaan ulkomaalaislakia muuttamalla aloitan kausityöstä lähes viisitoistatuhatta kausityöntekijää toisensa jälkeen tulee suomeen tekee työrupeaman ja palaa kotimaahansa tämän työpanoksen ansiosta lukematon määrä suomalaisia pysyviä työpaikkoja säilyy alueilla ja aloilla

suomalaista ja kotimaista kausityövoimaa ei ole saatavissa direktiivissä tehdyn rajauksen vuoksi vuoksi kausityölailla on kaksi kohderyhmää maatalous ja matkailu uskoisin että tässäkin salissa monia yllättää se tieto kuinka riippuvainen suomen maatalous on jo pitkään ollut kausityöntekijöistään joka kolmannen maatalouden työpaikan täyttää nimittäin kausityöntekijä maatalouden lisäksi kausityölain toinen keskeinen kohderyhmä on matkailu kausityöntekijöiden määrä matkailualalla on perinteisesti ollut suuri mutta työvoiman tarve on pääosin täytetty kotimaasta esimerkiksi pohjoisen hiihtokeskukset ovat löytäneet työntekijänsä etelä suomesta tilanne matkailussa on kuitenkin nopeasti muuttunut tämän lain valmistelun kuluessa erityisesti kaukoidästä tulevien matkailijoiden määrä on kasvanut kasvu näyttää jatkuvan hyvä niin matkailijoiden määrän kasvun lisäksi työvoiman tarpeeseen on tullut muutosta ja ja se on vaikuttanut siihen että tarvitaan myös kausityöntekijöitä perinteisen majoitus ja ravintolatoiminnan ympärille on kehittynyt laaja kirjo mitä erilaisimpia palveluita joiden tarpeisiin ei aina ole mahdollista reagoida nopeasti emme esimerkiksi löydä suomesta riittävästi kiinankieliseen asiakaspalveluun kykeneviä henkilöitä ja työvoiman tarve on silti välitön kausityön avulla luomme edellytykset suurelle määrälle pysyviä työpaikkoja suomalaisille ja kasvavien investointien ruokkimalle jatkuvalle kasvulle arvoisa rouva puhemies kausityölaissa määritellään maahantulon ehdot ja kausityöntekijöiden oikeudet maassaolon aikana säännökset muodostavat kokonaisuuden jonka taustalla ovat yhtäältä kausityödirektiivi ja schengenin raja ja toisaalta tarve kotimaisen työvoiman saatavuutta koskevan harkinnan säilyttämiseen tämän taustan vuoksi laissa esitetään oleskelun pituudesta ja tulijan lähtömaasta riippuen säädettäväksi kolmesta erilaisesta lupatyypistä kaikkien lupatyyppien työntekoa koskevat edellytykset olisivat kuitenkin samat alle kolmeksi kuukaudeksi tulevat kausityöntekijät saapuvat maahan joko suomen edustuston myöntämällä viisumilla tai viisumivapaasti näille henkilöille määrättäisiin edellä mainitsemieni laissa jo olemassa olevien schengenin raja schengenin raja ja viisumisäännöstön sisältämien maahantuloedellytysten lisäksi suomessa työskentelyn ehdot

jota sovelletaan kaikkiin kuudeksi viiva myönnettäviin lupiin

luvat myönnetään työntekijän oleskelulupamenettelyä vastaavassa menettelyssä siinä maahanmuuttovirasto myöntää oleskeluluvat te toimiston tehtyä ensin hakemusta koskevan osaratkaisun joka sisältää muun muassa arvion siitä onko haettuun tehtävään saatavissa kotimainen työntekijä

tarkoitettuja työntekijöitä ovat kolmansiin maihin sijoittuneiden yritysten johtajat asiantuntijat ja eräät paikalliset harjoittelijat jotka lähetetään saman konsernin sisällä työskentelemään konsernin toimipisteeseen suomessa laki ei koske suomalaisen yrityksen rekrytoimia ulkomaalaisia tämän direktiivistä johtuvan rajauksen vuoksi määrä jäänee ainakin alussa pieneksi ehkä kuitenkin yli tuhannen hengen tuhannen hengen vuosittaiseksi määräksi suomeen sijoittuneilla kansainvälisillä yrityksillä nämä henkilöt ovat silti avainasemassa heidän maahantuloaan pitää siksi kaikin keinoin pyrkiä edistämään tällä esityksellä pyritään erityisesti lupamenettelyn sujuvuuteen tämäkin esitys poikkeaa perinteisestä maahanmuutosta työntekijöiden työsuhde säilyy lähettävään yritykseen koko siirron ajan mutta työsuhteen ehdot määräytyvät suomen lainsäädännön mukaisesti henkilöt myös palaavat kotimaahansa heti työsuhteen päätyttyä tai viimeistään kolmen vuoden kuluttua maahantulosta laissa säädettäisiin lisäksi oikeudesta siirtyä toisessa eu valtiossa myönnetyllä luvalla suomeen siirtyminen alle kolmeksi kuukaudeksi tapahtuu yksinkertaisen ilmoituksen perusteella esitetyt lait ovat hyvin ajankohtaisia ja niiden säätämiseen on suuri tarve taustalla on kahden eu direktiivin täytäntöönpano molempien lakien keskeisenä tavoitteena on direktiivien täytäntöönpanon ohella rakentaa lainsäädäntöpohja sähköisille palveluille ja digitaalisille menettelyille eli sujuvoittaa hakemista muutoksilla haetaan edellytyksiä paremmalle asiakaspalvelulle erityisesti lyhyemmille käsittelyajoille samalla luodaan säädösperusta työsuojelu ja maahanmuuttoviranomaisten sähköiselle tiedonvaihdolle jolla parannetaan viranomaisten valvontatyön vaikuttavuutta tilanteissa joissa resurssien kasvattaminen ei ole mahdollista täytäntöönpanossa emme ole tyytyneet vain direktiivin sisällön kirjaamiseen kotimaiseksi lainsäädännöksi tavoitteenamme oli luoda ja tuoda omat palamme siihen palapeliin jossa suomesta rakennetaan entistä houkuttelevampi matkailumaa jossa huolehditaan että maaseutu säilyy laajalti asuttuna ja jossa työmarkkinoiden tarpeisiin ketterästi vastaava maahanmuuttohallinto toimii kiitos

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat

tässä ehdotetaan siis säädettäväksi laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijänä työskentelyä varten ja tämä koskee siis aika rajattua osaa ammattikunnista tässä esityksessä kerrotaan näistä aloista joita ministerikin esille toi esimerkiksi maatiloista ja vaikka niiden määrä valitettavasti on laskenut tilakoko on myös kasvanut ja se osaltaan on tarkoittanut sitä että ulkopuolisen työvoiman tarve on kasvanut ja tällä osittain on vastattu ja vastataan myös siihen myös matkailu ja ravitsemusala työllistävät merkittävästi koko ajan enemmän väkeä suomessa ja tällä alalla myös tarvitaan kausityöntekijöitä ehkä tässä keskustelussa esillä voisi pitää myös sitä niin kuin ministeri lintilä nosti että ovatko meidän loma aikamme esimerkiksi oikeassa paikassa löytyisikö näihin kausityötehtäviin esimerkiksi opiskelijoita tekemään näitä töitä jos meidän lomarytmimme olisi toisennäköinen mielestäni se on ihan pohtimisen arvoinen asia ja itse tyytyväisyydellä otin vastaan tämän elinkeinoministeri lintilän esityksen arvoisa puhemies toivoisin että tässä salissa keskusteltaisiin myös siitä että meidän olisi aika tehdä päätös ulkomaalaisen työvoiman

tämä olisi ilmainen tapa saada talouskasvua vauhditettua maassamme ja kasvun pullonkauloja auki

yrityksille pitää mahdollistaa niiden osaajien nopea hankkiminen mitä yritykset kulloinkin tarvitsevat sillä tällä hetkellä tämä prosessi kestää hyvin pitkään jopa useita kuukausia ja se usein aiheuttaa isoja ongelmia ja jopa estää kasvua että näihin ratkaisuihin ei lopulta lähdetä

arvoisa puhemies oli ilo huomata että myös viime päivinä tämä ajatus on saanut tukea vasemmistoliitosta edustaja modigilta ainakin jos oikein ymmärsin ja ja myös sosiaalidemokraattien riveistä edustaja tuppuraiselta ainakin niin että

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat hallituksen tavoite selkiyttää ja yhdenmukaistaa työperäisen maahanmuuton käytänteitä on hyvä sosiaalidemokraateille on tärkeää että kaikkia työntekijöitä niin kantasuomalaisia kuin muualta tulleita kohdellaan yhdenvertaisesti ja että pelisäännöt ovat reilut ja ne ovat kaikilta osin kunnossa suomen tavoitteena tulee olla vastuullinen ja inhimillinen maahanmuuttopolitiikka ja se pitää sisällään myös hallitun työperäisen maahanmuuton nyt käsittelyssä oleva eu direktiiviin perustuva lakiesitys pyrkii osaltaan selkiyttämään työperäisen maahanmuuton edellytyksiä hyvästä tarkoituksesta huolimatta esitys kuitenkin vaatii vielä täsmennyksiä erityisesti tämä laki vaatii rinnalleen parempaa valvontaa tarvitsemme jatkossakin työperäistä maahanmuuttoa myöskään sinisilmäisyyteen meillä ei ole varaa erityisen huolestuttavaa on että hallitus esittää te toimistojen ohittamista työvoiman saatavuusharkinnassa nykykäytännöstä poiketen tämä tarkoittaisi sitä että alueilla on paras ymmärrys työvoiman tarpeesta kullakin alueella kussakin maakunnassa ei olisi enää kunnollista sananvaltaa tarveharkinnan toteuttamiseen voikin kysyä missä on läheisyysperiaate herää kysymys onko tämä lakiesitys askel kohti koko tarveharkintaisesta järjestelmästä luopumista työperäisen maahanmuuton toimiva valvonta on tärkeää jotta pystymme pitämään kurissa myös toisen puolen esimerkiksi kaksien työmarkkinoiden syntymisen me emme voi hyväksyä työntekijöiden oikeuksien polkemista ja siksi valvonnan on parempi olla aina ennakollista tästä olemme saaneet ruotsista esimerkkejä uskon että edustaja räsänen tänään vielä paremmin tästä näitä esimerkkejä kuvaa jälkikäteisvalvonta ei koskaan ole riittävän tehokasta ja se ei ole myöskään taloudellisesti järkevää arvoisa puhemies tehokas työkalu olisi ammattiliittojen kanneoikeus alipalkkaus pitäisi myös kriminalisoida minkä edellinen oikeusministeri lupasi mutta tätä esitystä hallitukselta ei ole kuulunut mitä tulee sitten tähän tarveharkintaan niin huomasin että edustaja heinonen otti irti oton hallituksen linjasta maahanmuuton olisi se sitten humanitääristä tai työperäistä on oltava vastuullista ja kestävää siksi tarvitsemme edelleen myös työperäisen maahanmuuton tarveharkintaa ensisijaisen tavoitteen on tietenkin oltava suomessa olevien työttömien työllistäminen meillä on täällä lähes puoli miljoonaa työtöntä lisäksi nykyisin siis tämän tarveharkinnan ulkopuolella käytössä ovat eu alueen kaikki työnhakijat kaksikymmentä miljoonaa työtöntä eu alueella etsii työtä jos tästä ei löydy työvoimaa tai sitten hakuajan jälkeen ei löydy työvoimaa niin tämän jälkeen voidaan myös harkita eun alueen ulkopuolelta työntekijöiden tuomista paljon on puhuttu siitä niin kuin äskenkin kuulimme että ulkomaalaisten osaajien saatavuutta suomeen tulisi parantaa tarveharkinta siis saatavuusharkinta ei kuitenkaan ole tähänkään asti ollut yritykselle este saada tarvitsemiaan erityisosaajia ulkomailta palvelukseen sen sijaan ongelmana ovat olleet usein kohtuuttoman pitkiksi venyneet hakemusten käsittelyajat ja näiden käsittelyaikojen lyhentämiseen meidän tulisi kaikki tarmomme käyttää sen sijaan että puramme toimivan tarveharkintaisen järjestelmän arvoisa puhemies pari sanaa vielä siitä että uskon että tässä salissa syysistuntokaudella tulemme varmasti puhumaan myös maahanmuuttopolitiikasta viranomaisten resursseista valvonnasta ja ja kansalaisten turvallisuuden parantamisesta tämä tietenkin johtuu siitä mihin koko kansakunta pysähtyi elokuussa turun raukkamaiseen ja julmaan väkivallantekoon malttia ja harkintaa tarvitaan nyt kaikkialla meidän päättäjien on tehtävä päättäväisesti kaikki ne toimet joita edellytetään mutta ne on tehtävä asiallisen ja vakaan harkinnan pohjalta ja ylilyöntejä on nyt syytä syytä välttää ylilyöntejä on nähty yksi eduskuntapuolueen puheenjohtaja näki turun iskun jälkeen vaivaa kyseenalaistaakseen sen että maahanmuuttajat olisivat turussa turussa auttaneet puukotuksen uhria tätä ei voi sivuuttaa koska juuri tällainen toiminta lietsoo vastakkainasettelua maassamme ja väestöryhmien vastakkainasettelu ja pelko ovat juuri sitä mihin terrorismilla pyritään ylilyönniksi joskin paljon pienemmäksi mutta kuitenkin voi hallituksen osalta muun muassa lukea sen että hallitus kertoi budjettiriihen tiedotustilaisuudessa kriminalisoivansa hädässä olevien ihmisten majoittamisen mustaa valkoisella kriminalisoivansa majoittamisen

vähemmän puolueista lähtevää politikointia muutosten pitää perustua asialliseen valmisteluun ne pitää tehdä oikeusvaltioperiaatetta ja länsimaisia arvoja kunnioittaen kuten esimerkiksi edustaja haatainen on aivan oivallisesti huomauttanut ja pitänyt esillä ruotsi antaa hyvän esimerkin siitä siellä pystyttiin yli hallitus ja oppositiorajojen tekemään yhteinen toimenpideohjelma terrorismin torjumiseksi lähetetään siis täältä yhteinen viesti suomi torjuu yksimielisesti terrorismin väkivallan ja sillä uhkaamisen sekä kaikenlaisen ihmisvihan ja väestöryhmien vastakkainasettelun se tarkoittaa malttia ylilyöntien välttämistä se tarkoittaa sitä että hallituksessa vältetään näitä ylilyöntejä ja samalla sitä että oppositiossa nähdään että kaikki muutokset joita hallitus tämän osalta esittää eivät ole pahasta malttia edustajakollegat ja tässä tilanteessa jossa suomalainen yhteiskunta on osoitetaan itse että rakennamme suomalaisen yhteiskunnan vahvuutta emmekä erota eri väestöryhmiä

arvoisa rouva puhemies edustaja lindtman puhui hyviä ja hienoja sanoja puheenvuoronsa loppupuolella valitettavasti puheen alkuosa ei yltänyt samoihin mittoihin kyllä on käsittämätöntä että sosiaalidemokraatit joiden presidenttiehdokas kertoo edustavansa avoimuutta suomalaisessa yhteiskunnassa ovat edelleen sillä kannalla näköjään toisin kuin edustaja tuppurainen että tarvitaan ulkomaisen työvoiman osalta tarveharkintaa toisin sanoen jos meillä on yrittäjä on yrittäjä joka on löytänyt erinomaisen työntekijän vaikka ukrainasta olisi halukas jatkamaan ja palkkaamaan tämän ihmisen niin pitää kysyä viranomaisilta olisiko mahdollista että eu alueelta löytyisi joku toinen henkilö tämän ukrainalaisen työntekijän hommiin tätä te kannatatte vuoden kaksituhattaseitsemäntoista suomessa te kannatatte sitä että yrittäjän pitää viranomaiselta saada lupa jotta hän saa palkata hyvän työntekijän sitten ovat vielä nämä turvapaikanhakijat monet heistä voisivat saada työperäisen luvan mutta saatavuusharkinta on siinäkin esteenä

puhemies todellakin edustaja zyskowiczin puheenvuoro alkoi erinomaisen lupaavasti ja siinä oli painava arvio ymmärsin niin että hän yhtyi edustaja lindtmanin mielipiteeseen vastuullisen maahanmuuttopolitiikan tekemisestä ja myös tästä turvallisuustilanteesta yhteisestä järkevästä reagoinnista tarveharkinta ulkomaisen työvoiman tuonnissa eu alueen ulkopuolelta on kuitenkin asia josta tähän saakka hallitus on ollut tätä mieltä onko nyt niin että kokoomus on irrottautumassa hallitusohjelmasta olen huomannut viime päivinä ja aikaisemmin salissa että edustaja zyskowicz on ollut se joka ilmoittaa mikä on hallituksen kanta hän onneksi perui kummallisen päätöksen kriminalisoida ihmisten auttamista

jokainen ymmärtää että ei näitä puolta miljoonaa työtöntä voida jättää yksin meidän tehtävämme on auttaa heidät työhön käsiksi

arvoisa puhemies mielestäni on hyvä tällaisessa tilanteessa käydä keskustelua siitä löytyykö kaikille aloille työntekijöitä totta kai me olemme yhtä mieltä siitä että olisi tärkeää ja hienoa että me löytäisimme jokaiselle suomalaiselle joka on työttömänä työpaikan se ei ole tämän asian vastakohta vaan nyt meillä on monta yritystä jotka ovat ottaneet yhteyttä varmasti myös

mitä pahaa on esimerkiksi siinä jos ulkomaalainen vaikkapa ukrainalainen tulee suomeen ja hän haluaisi tehdä suomessa töitä suomalaisilla työehdoilla ei siinä synny kaksia työmarkkinoita vaan se nimenomaan palvelisi suomalaista talouskasvua ja suomalaista työllisyyttä hyvällä tavalla

ole yrityksistä oltu yhteydessä mutta tätä asiaa voi ajatella totta kai maahanmuuton täytyy olla hallittua mutta oleellista on se että emme luo sellaista mielikuvaa että asetetaan suomalaiset työttömät ja ulkomaalaiset työttömät keskenään vastakkain kysymys ei ole nollasummapelistä vaan työ luo työtä tämä on aika oleellinen havainto mutta monia tietysti pelottaa tässä ulkomaalaisen työvoiman tarveharkinnan poistamisessa se se että se johtaisi palkkadumppaukseen se on ihan aiheellinen pelko ja se pitää ehkäistä kysymys on siitä että pitää olla suomalaiset työehdot joita noudatetaan riittävä valvonta jonka resurssit turvataan ja yhteiset pelisäännöt kaksia työmarkkinoita ei pidä luoda ja tämä on puhemies se kaikkein keskeisin tässä suomessa voi olla vain yhdet työmarkkinat mutta avoimessa suomessa me voimme aivan hyvin purkaa byrokratiaa tältä osin

rouva puhemies suomessa todella ollaan sellaisessa tilanteessa että työvoimaa tarvitaan viittaan esimerkiksi varsinais suomen lounais suomen tilanteeseen jossa näyttää kerta kaikkiaan loppuu silloin myöskin ulkomainen työvoima nousee tässä vaihtoehdoksi itsekin kun kannatan kaikkea normien sujuvoittamista niin myöskin tässä yhteydessä on syytä tehdä se mikä on tarpeen normien sujuvoittamiseksi

arvoisa puhemies perussuomalaiset kannattivat tarveharkinnan säilyttämistä silloin kun me olimme hallituksessa ja ja ilolla tervehdin sdpn asennetta tässä me olemme myös erittäin huolestuneita kaksista työmarkkinoista lisäksi tässä mietityttää se että avaamme lapsilisät ja hoitorahat myös saapuville työntekijöille mietin mikä mikä tämän asian hintalappu on mielenkiintoista minusta oli tässä se että kun keskustelimme työvoimasta niin se oli sdp joka oikeastaan aloitti keskustelun työvoiman saapumisesta ja ja terrorismista samassa lauseessa yleensä meitä syytetään pelon lietsomisesta haluan kuitenkin sdplle sen verran vastata että pelon lietsominen ja asioista keskustelu ovat aivan eri asioita ihmiset haluavat puhua asioista ja niistä pitää puhua niin aina sanotaan mutta palatakseni vielä tähän asiaan perussuomalaiset todellakin kannattaisivat tarveharkinnan säilymistä ja tämä tämä ei kyllä lisää sitä

näkökulmasta työvoimakapeikoista huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää ja siihen on kaksi tietä toinen on se että me kehitämme välineitä joilla me haemme ulkomaista työvoimaa täyttämään sitä kapeikkoa mikä suomessa on toinen tie on se että me panostamme koulutukseen ja erityisesti työvoimapoliittiseen koulutukseen näistä voi yhdessä myös löytyä ratkaisu mutta kun puhutaan ulkomaisesta työvoimasta ja erityisesti jos puhutaan vapaasta maahantulosta työn perusteella niin silloin kannattaa katsoa että oikeudet ja vastuut ovat tasapainossa tällä hetkellä meidän ongelmamme on se että meidän valvontajärjestelmämme ei toimi me tiedämme kaikki että työsuojelupuolelta tulee äärimmäisen ikäviä tilanteita meillä ole riittävästi välineitä meillä ei ole riittävästi ihmisiä jotka valvoisivat näitä hyväksikäyttöjä eikä meillä ole edes lainsäädäntö kunnossa sitten jos me katsomme rangaistuksia niin ongelma on se että meidän rangaistuksemme väärinkäyttävälle yritykselle joka käyttää työvoimaa väärin on niin pieni että se hyöty jonka yritys saa on suurempi jos verrataan vaikkapa suomea ja saksaa niin suomessa jos laiminlyö ilmoittamismaksun rangaistus on tuhat euroa saksassa enimmillään puoli miljoonaa

arvoisa puhemies minä ja neljä muuta kansanedustajakollegaa olemme tällä viikolla keräämässä nimiä saatavuusharkinnasta luopumisen puolesta puolesta lakialoitteeseen ei kuitenkaan työvoimapulan takia koska eu alueelta on jo nyt niin paljon saatavissa työvoimaa kuin ikinä kukaan voi toivoa ja saatavuusharkintaan liittyvät ongelmat ongelmat eivät ole sellaisia että että ne koskisivat nimenomaan työvoiman saatavuutta ne ongelmat liittyvät enemmänkin siihen byrokratiaan jonka saatavuusharkinta aiheuttaa ja toisaalta siihen työntekijöiden autonomian puutteeseen jonka se tuottaa byrokratiasta hyviä esimerkkejä on esimerkiksi se että kokki ei voi tiskata koska nämä ovat eri aloja ja hän on saanut luvan saatavuusharkinnassa nimenomaan kokin työhön tullessaan suomeen siinäkään tapauksessa että pienen ravintolayrityksen näkökulmasta olisi järkevää että tehtäisiin toista työtä ja tällä lailla pystyttäisiin sekä liiketoiminta että työpaikka säilyttämään

arvoisa rouva puhemies kiitän edustaja lindtmania kyllä tästä erinomaisesta puheesta erityisesti sen loppuosasta jossa peräänkuulutitte poliitikkojen vastuuta meillä kaikilla on nyt poliittisilla päättäjillä valtava vastuu siitä minkälaista kieltä käytetään ja että mihinkään ylilyönteihin ei ei syyllistytä on kuitenkin mielestäni varsin huolestuttavaa että meillä on eduskunnassa ainakin kaksi puoluetta joiden puheenjohtajat ovat ilmoittaneet että laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden auttaminen olisi lähimmäisenrakkautta tällainen kielenkäyttö johtaa helposti sellaisiin tapahtumiin kuin eilen näimme esimerkiksi jyväskylässä meidän tulee myös tässä kielenkäytössä muistaa että ei ole kyse enää mielenosoituksesta siinä vaiheessa kun estetään virkamiehiä suorittamasta omia virkatehtäviään kyseessä on tällöin virkavallan vastustaminen ja toivon että kaikki puolueet sanovat tämän ääneen ja avoimesti omille kannattajilleen arvoisa puhemies
edustaja

kärnä kiinnittää huomiota oleelliseen kysymykseen siihen miten me huolehdimme siitä että myöskin palautusten ollessa kyseessä maahanmuuttopolitiikka hoidetaan kaikin puolin fiksusti se pitäisi myös hoitaa inhimillisesti mikä on varmaankin se syy minkä takia on herätty niihin ongelmiin joita on koettu esimerkiksi silloin kun katsotaan että kahdeksan kuukautta vanha vauva on lähetettävä takaisin afganistaniin tai itse asiassa hän ei ole koskaan ollut afganistanissa hän on syntynyt suomessa tämäntyyppiset tilanteet pitäisi voida estää mutta tänään me puhumme työelämän tarveharkinnasta minä ehdottaisin edustaja kärnä että kun me olemme molemmat hallintovaliokunnan jäseniä niin me esittäisimme tätä asiaa sinne käsiteltäväksi ja perehtyisimme siihen rauhassa poliisin kanssa keskustellen ja miettisimme sitten mitä on tehtävissä

juuri näin kuten edustaja parviainen tuossa takaoikealta sanoi hallintovaliokunnassa tämä tämä varmasti otetaan käsiin näin syyskauden alkuun täytyy lähteä rakentavalla linjalla täältä oppositiosta käsin ei koko ajan haukuta hallitusta vaan tämä esitys mikä nyt meille tulee on on päällisin puolin erinomaisen hyvä me kaikki tiedämme sen että matkailuala ravintola ala ja etenkin maatalous eivät tulisi toimeen jo nyt kun meillä on näitä ukrainalaisia maatalouslomittajia siihen kysymykseen sitten taas nämä pakolaiset jihadistit nämä käännytykset ja tämän tämmöinen eivät varsinaisesti liity yhtään mitenkään niin että puhutaan ihan eri asiasta ei pidä sotkea eri eri tavalla maahan tulevia henkilöitä yhtään mitenkään mutta tämä on sitten kummallinen asia tämä tarveharkinnan poisto mistä täällä

arvoisa puhemies värderade talman edustaja kontula mainitsi tämän aloitteen työvoiman saatavuusharkinnan poistamiseksi olen yksi niistä kansanedustajista jotka ovat sen takana suomi tarvitsee lisää työperäistä maahanmuuttoa kaikki esteet on poistettava työvoiman saatavuuden helpottamiseksi ja ulkomaalaislain pykälä työvoiman saatavuusharkinnasta on on kumottava koska tämä hallituksen esitys ei ole tarpeeksi voimakas tätä tekemään

ja kun yrityksissä kiertää ympäri suomea ollaan sitten ylöjärvellä alajärvellä rovaniemellä tai melkein missä tahansa niin niillä yrityksillä joilla menee hyvin suurin asia puhuvat ja mikä viesti tulee meille edustajille on se että työvoimasta on pulaa silloin siinä tilanteessa on toimittava nopeasti totta kai on hyvä asia että mahdollisimman moni suomalainen ja suomessa jo asuva ulkomaalainen työllistyy mutta ne yritykset tarvitsevat sitä työvoimaa nopeasti ja sujuvasti ja

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessähän varsinaisesti ei ole kysymys saatavuusharkinnasta mutta toki tämä sitäkin liippaa läheltä ja oikeastaan nyt olisikin mielenkiintoista kuulla mikä se hallituksen linjaus tässä on koska ainakin tämän esityksen sisällä tämä saatavuusharkinta joka tapauksessa on mutta ictstä elikkä sisäisistä siirroista ja sitten toisaalta kausityöntekijädirektiivistä tehty hallituksen tarjoaa nimenomaan niitä laillisia keinoja tulla kolmansista maista eu alueelle työskentelemään ja tätä on tehty pitkälti suomalaisin voimin tuolla euroopan parlamentissa elikkä liisa jaakonsaari oli siellä sd ryhmän raportöörinä ja allekirjoittanut epp raportöörinä ja siellä tarkoituksellisesti esimerkiksi tällaiset kysymykset kuin saatavuusharkinta jätettiin kansallisesti päätettäviksi elikkä siinä direktiivissä ei sinällänsä suoranaisesti oteta siihen kantaa sen sitten itse kussakin jäsenmaassa

puhemies tämä istunto alkoi sillä tavalla hyvin tässä uudessa hienossa salissa että edustaja lindtman piti mielestäni todella hyvän puheenvuoron se oli arvopohjainen asiallinen ja varmasti moni täällä täällä niihin periaatteisiin voi yhtyä se mikä tässä nyt sitten on aika hämmentävää täytyy nyt todeta tässäkin salissa on se että jo heti toisessa puheenvuorossa mikä tässä käytettiin edustaja heinonen ja myöhemmin edustaja zyskowicz selkeästi nyt irtaantui hallituksen linjasta tässä on hallituksen esitys jossa saatavuusharkinta on sisällä ja saman tien

rouva puhemies olemme hienossa uudessa salissa uusvanhassa salissa mutta onneksi on jotain pysyvää jäänyt tuolta väistötiloista se on edustaja viitasen jatkuva hämmennys on turvallista huomata että se jatkuu myös näissä uusissa puitteissa mitä hallitukseen tulee niin hallitus ei ole esittämässä tämän saatavuusharkinnan poistamista mutta kokoomus puolueena on sitä mieltä että se tulisi poistaa meillä kun on koalitiohallitus missä on kolme eri ryhmää niin näissä eri ryhmissä on myös erilaisia näkökohtia mitä tulevaisuuteen nähden tulee

arvoisa puhemies voi olla että sitä hämmästelyä olisi hieman vähemmän jos tämä hallituksen linja olisi hieman selkeämpi täällä hallituksen apulaisministeri korjaan edustaja zyskowicz edusti eri linjaa niin kuin edusti heinonenkin kuin mitä ministeri tässä äsken esitteli olisi nyt hyvä tietää joku kertoisi hallituksen linjan mitä tulee tähän saatavuusharkintaan niin siinä on paino sanalla sanalla harkinta esimerkiksi jos rakennusalalla on työvoimakapeikkoja niin kuin ely keskus on tulkinnut tällä seudulla uudellamaalla se on poistettu niin kuin poistettiin aikaisemmin siivouksen osalta tai pohjanmaalla

arvoisa rouva puhemies päätin itsekin osallistua tähän uudistuneen vanhan eduskuntasalin debattiin kun kysymys on tärkeästä asiasta ja erittäin tärkeästä asiasta liittyen suomen tulevaisuuteen suomessa on maahanmuuttopolitiikkaa käyty läpi viimeisen kahden vuoden ajan aika kielteisessä ilmapiirissä mutta väitän että tämä hallituksen esitys joka on käsittelyssä on erittäin myönteinen maahanmuuttopolitiikan kannalta jos ajatellaan tavallisia suomalaisia niin kuinka moni on sitä vastaan että tullaan suomeen töihin tullaan tekemään töitä suomeen maksamaan veroja rakentamaan meidän yhteiskuntaamme voin kertoa etelä pohjanmaalta terveisinä että kyllä olisi turkistarhoille vaikea löytää työntekijöitä ja monelle maatilalle olisi vaikea löytää työntekijöitä jos työperäistä maahanmuuttoa ei olisi täällä on on ukrainalaiset maatalouslomittajat jo moneen otteeseen mainittu

arvoisa rouva puhemies hyvää tässä tietysti on se että työvoimakapeikkoon tulee ihmisiä jotka haluavat tehdä töitä ja erityisen hyvää tässä on se että edellytetään työehtosopimuksen mukaista työsuhdetta ja niitä ehtoja joita on se on hyvää tässä ainoa mitä haluaisi on se että jos lupaprosessi sakkaa sitä pitää kehittää pitkät käsittelyajat eivät ole kenenkään eduksi sitä pitää kehittää ja siihen pitää luoda resursseja mutta on täysin selvää että puhutaan sitten tästä tai mennään askel eteenpäin niin kyllä viranomaisten on saatava tietää viranomaisten pitää pystyä arvioimaan sitä tarvetta niin tässäkin on erityisen tärkeätä pitäisin että tässä tämä on eräänlainen riskiryhmä ehkä positiivisessa mielessä mutta kyllä meillä pitää olla työsuojeluviranomaisilla mahdollisuus valvoa että tämä uusi ryhmä on juuri työehtosopimuksen mukaisessa työsuhteessa jota tällä edellytetään että me emme jätä heitä

arvoisa puhemies halutaanko suomeen halpatyömarkkinat on ihan rehellistä että kokoomus myöntää että he haluavat matalapalkka aloilla on sen takia pidetty kiinni tarveharkinnasta koska me muut emme halua halpatyömarkkinoita meidän pitää korjata kohtaanto ongelmat muilla politiikan keinoilla kuin ottaa tänne ulkomailta lisää työntekijöitä kun meillä kuitenkin on korkea työttömyysaste professorit ja asiantuntijat pääsevät kyllä suomeen hyvin jouhevasti suomessa on jo laillisia keinoja tulla suomeen tämänhetkinen työperäinen maahanmuutto toimii laitonta oleskelua ei pidä tukea millään lailla

arvoisa rouva puhemies nyt täällä menevät puurot ja vellit sekaisin niin nyt muistutan mitä tässä on tapahtunut tämän direktiivin tuominen suomen suomen lainsäädäntöön käynnistettiin jo ennen tätä hallitusta ja tämän valmistelu alun perin tehtiin kolmikantaisesti ja kolmikannassa saatavuusharkintaa ei esitetty me päädyimme kuitenkin tässä hallituksessa siihen että että siihen tulee kolmenlaisia lupia elikkä jos on alle kolme kuukautta ei ole saatavuusharkintaa ja sitten jos on kolme viiva kuusi kuukautta maahanmuuttovirasto tekee saatavuusharkintaa ja sitten jos on kuusi viiva yhdeksän kuukautta silloin tulee tämä te toimiston tekemä saatavuusharkinta vielä lisäksi

kun täällä kerkiävät lumet jo sulaa ennen kuin kerkiää kausityöntekijä tänne sitten arvoisat perussuomalaiset te olette olleet itse tätä sopimassa te ette voi tästä silloin kun tämä laki on tehty ja valmisteltu te olitte mukana tässä tässä on tärkeää myöskin huomioida että näillä säännöksillä tehostetaan työnantajien valvontaa tässä on kaikki ne elementit mitä varten tätä on tehty sujuvoitetaan mahdollistetaan työntekijöiden tänne tulo ja sillä me saamme myöskin pysymään ne työpaikat täällä suomessa kun meille tulee esimerkiksi niitä matkailijoita tämä koskee matkailua ja maataloutta sujuvoitetaan ja pidetään suomessa työpaikat ja työperäistä maahanmuuttoa lisätään
jatketaan debattia

puhemies minäkin haluaisin antaa tunnustusta tälle esitykselle ja ministeri risikolle juuri siltä osin että tämä perusteiltaan toimiva järjestelmä pidetään voimassa kyllä pitää olla selkeät pelisäännöt ja ihan erityisesti se liittyy ulkomailta tänne tuleviin ihmisiin meidän pitää kohdella heitä vastuullisella tavalla ja niin että myös he saavat oikeutensa ja niihin kuuluu myös palkoista ja muista työsuhteen eduista huolehtiminen sitten on on vielä pidettävä mielessä että suomi niin niin kuin eräät muutkin maat antaa sosiaaliturvan asuinpaikan perusteella jos yleisesti puhutaan maahantulon vapauttamisesta niin että työnantaja saa ottaa mistä päin maailmaa tahansa niin kun henkilö tulee tänne ei voi olla sillä tavalla että hänet voidaan täältä lähettää pois sitten kun todetaan että että nyt ei ei työtä löytynytkään vaan kyllä me otamme sitten vastuun näistä ihmisistä tämä maa ei ole kuin sveitsi joka on tähän saakka toiminut sillä tavalla että sitten kun tulee matalasuhdanne todetaan että menkää pois eli täytyy toimia vastuullisella tavalla ja siihen tämä tarveharkinta liittyy

arvoisa puhemies käsillä on erittäin tärkeä keskustelu kesällä kun kaikki edustajat varmastikin paljon kiersimme tapahtumia ja tuolla omalla alueella kainuussa ja pohjois pohjanmaalla kävin kiertämässä tapasin myös yrittäjiä jotka todella toivat tätä viestiä siitä että kasvu on todella käsin kosketeltavaa sitä on erityisesti tuolla pohjois suomessa ja on ilo ollut huomata että kainuu on kerrankin nyt kärjessä positiivisella tavalla tilastoissa meillä työttömyys vähenee kaikista nopeimmin suomessa ja erityisen kova tarve työntekijöistä olisi nimenomaan matkailualalla ja esimerkiksi metallialalla

muutakin kaivosteollisuutta on tulossa kuin terrafame ja ajatellaan biotaloutta meillä odotetaan suurinvestointia noin miljardin euron investointipäätöstä ensi vuodelle toivon mukaan ja me tarvitsemme todella työntekijöitä sinne ammatillisen koulutuksen reformi on iso asia jolla sitä osaavaa työvoimaa saadaan lisää mutta meidän pitää saada

arvoisa rouva puhemies tämä keskustelu muuten meni hyvin kun puhuttiin hallituksen esityksestä niin kuin tässä salissa yleensä puhutaan oppositio vastaan hallitus vähän aikaa puhuttiin mutta sitten kokoomuksen edustajat rupesivat puhumaan joko henkilökohtaisista intohimoistaan tai puolueen intohimoista saatavuusharkinnan kokonaan purkamisen osalta ja se sotki tämän keskustelun mikäli sitä keskustelua käydään vaikka sen lakialoitteen pohjalta tai muutoin niin se on toinen paikka ja silloin pitää keskusteluun nostaa ne asiat mitkä pitää käsitellä siinä yhteydessä valvontaresurssit mitkä ovat valvontamahdollisuudet tuleeko ryhmäkanneoikeutta ammattiliitoille kriminalisoidaanko alipalkkaus ja niin edelleen mutta se on toinen juttu nyt olisi pitänyt keskustella tästä hallituksen esityksestä joka pitää sisällään tarveharkinnan säilyttämisen

mukaan joissain tilanteissa on syytä myöskin arvioida elämmekö me samassa tilanteessa kuin silloin kun hallitusohjelmaa tehtiin tällä hetkellä meillä on vahva kasvu käynnissä meillä on selkeästi olemassa erinäisiä paikkoja joissa työntekijöitä tarvitaan kuten edustaja tuppurainenkin sanoi täällä työ luo uutta työtä se on myöskin meidän hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja lisäksi nostaisin esille myös sen että meidän väestöpyramidimme on hieman hankala ja ja siltäkin osin on perusteltua jos me tarvitsemme lisää tekijöitä niin miksi me suljemme suljemme ovet ja toinen kysymys on voisiko mahdollisesti tarveharkinnan poisto myöskin lisätä meidän kilpailukykyämme ja lisätä investointeja suomeen

arvoisa puhemies nyt kun tämä keskustelu meni tähän saatavuusharkintaan on paikallaan käydä hieman muutamia asioita siitä läpi ehkä se ensimmäinen asia on se että täällä näyttää olevan nyt salissa suuri ristiriita tällä hallituksen esityksellä ja nimenomaan kokoomuksen puheenvuoroilla luulisi että tällä hallituksen esityksellä päästäisiin jo pitkälti myös niihin

ei edelleenkään ole kovin vaikeaa tulla suomeen se mihin täällä kannattaisi tarmo laittaa on näiden oleskelulupakäytäntöjen sujuvoittaminen luulisi että kokoomuksen kannattaisi enemmän keskittyä siihen kuin saatavuusharkinnan poistamiseen

rouva puhemies tässä keskustelussa sosiaalidemokraateista on annettu ymmärtää että me olisimme puhuneet täysin vapaasta maahantulosta emme ole sellaisesta puhuneet toisaalta täällä on puhuttu edustaja huhtasaari että kokoomus ajaisi halpatyömarkkinoita ei kokoomus aja halpatyömarkkinoita eikä siitäkään ole tässä siinä mitä me olemme puhuneet tämä esitys on hyvä niin kuin tässä keskustelussa on esille tullut tätä on tuettu niin keskustan kuin kokoomuksenkin riveistä ja tässä se tarveharkinta nimenomaan toimii oikealla tavalla mutta sitten ne tilanteet mihin me olemme halunneet keskustelua viedä ovat myös sellaisia että on aito tarve yrityksessä heillä on työpaikka heillä on siihen tekijä on voimassa oleva työehtosopimus tes tarve on siinä ja meidän mielestämme se riittäisi siihen että suomeen voisi tulla vaikkapa ukrainasta

värderade talman arvoisa puhemies hallituksen esitys ei tosiaankaan pidä sisällään saatavuusharkinnan poistoa ja siksi olen iloinen että hallituksen rivien sisältä tämä on nyt nostettu keskusteluun jos verrataan vaikka suomea ja ruotsia kansainvälisten yritysten konttoreiden määrässä tukholma voittaa helsingin satakaksikymmentäviisi viiva yhdeksäntoista ja se ei ole mikään ihme jos yksi maa tarjoaa ympäristön jossa voi vapaasti palkata kenet haluaa sitten kotimainen tai ulkomainen niin vaaka on jo automaattisesti kallistunut sen maan puolelle meidän pitää keskittyä siihen mikä tekisi tekisi suomesta mahdollisimman kilpailukykyisen eikä juuttua osaoptimointiin kokonaisuuden kustannuksella tästä on toki tutkittua tutkittua tietoakin örebron yliopistossa kaksituhattakolmetoista valmistunut tutkimus toteaa suoraan sen että ulkomaalaistaustaisen palkkaamisella ja viennin lisäämisellä on suora korrelaatio vientiyrityksessä ja se olisi hyvä meidän suomalaisten ymmärtää me elämme viennistä riippuvaisessa taloudessa siksi toivon että hallitus ottaa huomioon sen hyvän aloitteen jonka edustaja kantola ja muutamat muut tekivät viime viikolla

on hyvä että suomalaisilla pelloilla viljellään ja paiskitaan hommia vaikka kannattavuus on todella huonoa tiedetään että kukkakaalit jäävät pelloille ja kurkun kilohinta voi viljelijälle olla vain kymmenen senttiä

ja heidän osaamistasonsa ja työmotivaationsa on viljelijöiden mukaan hyvällä tasolla luottamus työnantajien ja tekijöiden välillä on on usein korkealla tasolla on tärkeää että näiden hyvien työntekijöiden työlupa asiat rullaavat sujuvasti kentältä on kuulunut kuitenkin viestiä että turvapaikanhakijoiden työllistämisohjelmat olisivat valtaamassa jalansijaa kausityöntekijöiltä kysyisinkin ministeriltä

hyvä muistaa myös se toinen puoli johon ruotsissa ollaan menty kun tästä saatavuusharkinnasta on luovuttu se on tarkoittanut siellä sitä että työlupien laiton kauppa on lisääntynyt ihmiskauppa on lisääntynyt ja myös sitä että tätä työperusteista maahanmuuttoa on käytetty humanitäärisen maahanmuuton väylänä eli on hyvä myös että keskustelussa tuotaisiin rehellisesti esille myös ne esimerkit joihin tämä lainmuutos on ruotsissa johtanut jottemme olisi myöskään suomessa tämän asian osalta täysin sinisilmäisiä arvoisa

rouva puhemies jos me tällaiseen keskusteluun sotkemme maahanmuuttopolitiikkaa ja työehtosopimuspolitiikkaa niin sitten tämä asia käy todella hankalaksi tässä puhutaan ihmisistä ja

tekijöistä tässä on mainittu koodareita ict alaa pohjois pohjanmaalla kyllä näitä koodareita tarvitaan täällä helsingissäkin esimerkiksi pohjanmaalla tarvitaankin veneteollisuudessa satoja satoja työntekijöitä turvallisuusalalla täällä suomessa tarvitaan pikaisesti sadoittain uusia tekijöitä myöskin eli meidän kannattaisi keskittyä siihen miten me ratkaisemme nämä ongelmat siten että se palvelee koko yhteiskuntaa siis sekä yrittäjiä että työntekijöitä

arvoisa puhemies minusta tuli saatavuusharkinnan vastustaja silloin kun olkiluodossa tutkin rakennustyöläisiä ja huomasin että saatavuusharkinnan piirissä olevilla työntekijöillä oli satoja euroja huonompi palkka samasta syystä

selvittää mistä on kysymys tämä on keskeinen syy minkä takia minä olen ajamassa saatavuusharkinnan poistoa

arvoisa puhemies kokoomus on nostanut keskusteluun työlupien tarveharkinnan poistamisen sen teki äsken täällä puheenvuorossaan muun muassa edustaja heinonen sen on aiemmin tehnyt myös ministeri mykkänen lisäksi edustaja lehti otti julkisuudessa esille elokuussa työehtosopimusten yleissitovuuden poistamisen pormestari vapaavuori totesi että erityisesti pääkaupunkiseutu tarvitsee huomattavan määrän lisää maahanmuuttajia työvoimapulaa täyttämään työvoimapulasta on kyllä puhuttu jo vuosikymmeniä mutta valitettavasti meillä on suomessa edelleen satojatuhansia työttömiä talouskasvusta huolimatta eiköhän olisi parasta tehdä sellaisia toimenpiteitä eduskunnassa että suomalaiset työttömät voisivat työllistyä me perussuomalaiset vastustamme tarveharkinnan poistamista sen tekivät edustajat eerola ja huhtasaari selväksi sitä vastoin täytyy verotuksen keinoin parantaa työllisyyttä jotta suomalaisetkin voivat työllistyä

jotka tarvitsevat ulkomailta osaamista kasvaakseen toki he saavat tällaisen henkilön luvat kuntoon myöhemmin mutta se prosessi on usein niin raskas että tällaisella pienellä yrityksellä ei ole siihen voimavaroja he eivät edes lähde siihen kun tietävät että se voi viedä kuukausia usein se projekti johon sitä osaamista alkujaan on tarvittu on jo päättynyt siinä vaiheessa kun se osaaja ulkomailta suomeen saadaan eli oikeastaan tämä saatavuusharkinta sinänsä ei ole se ongelma vaan ongelma on se että tämä vaatii liikaa resursseja näiltä yrityksiltä etenkin pieniltä yrityksiltä ja se vie aivan liian kauan

arvoisa rouva puhemies ottaisin vielä esille tämän sosiaaliturvakysymyksen meillähän alle neljän kuukauden työskentely ei avaa tätä meidän asumisperusteista sosiaaliturvaa sen sen kummemmin eu ja eta alueilta tuleville kuin myöskään sitten kolmansista maista tuleville elikkä tämä keskustelu esimerkiksi mansikanpoimijoitten osalta tai tai muuhun lyhytaikaiseen alle kolmen kuukauden työhön ei kosketa tätä suomalaista sosiaaliturvakysymystä laisinkaan toivoisinkin että tämäntyyppistä argumenttia ei noin yleisesti käytettäisi etenkin kun sen eteen tehtiin kohtuullisen suuri työ tuolla euroopan parlamentissa että nimenomaan tämäntyyppiset rajaukset siellä pystyttiin pitämään vielä haluaisin muistuttaa kollegoja siitä että että meillähän on olemassa niin sanottu yhdistelmälupa jossa tämä työlupa ja oleskelulupa on yhdistetty ja se on yksi tällainen elementti jolla on pyritty tätä byrokratiaa vähentämään tämäkin olisi hyvä muistaa se ei liity sinällänsä

arvoisa rouva puhemies täällä hallituksen esityksessä asian valmistelusta kerrotaan että asiaan on saatu erilaisia näkemyksiä ja ne ovat vaihdelleet voimakkaasti ja olleet osittain myös ristiriitaisia olisiko ministeri teillä kertoa jotakin mitä siellä on tätä on ilmeisesti aika paljonkin nyt sitten muutettu alkuperäisestä täällä on tullut puheenvuoroissa jo esille että perussuomalaiset kannattavat työvoiman lupaharkinnan ja tarveharkinnan voimassaoloa edelleen ja sosiaaliturvan nostitte edustaja essayah esille minä kysyisin kuitenkin vielä ministeriltä onko tässä jonkinlaista periaatteellista ongelmaa siinä että tämä avaisi

arvoisa puhemies eduskunnan kannattaa tähän asiaan paneutua vähän perusteellisemmin jotta me tiedämme mikä nykykäytäntö on huomaan nimittäin keskustelussa että tässä on aika runsas joukko väärinkäsityksiä tai sitten ei ole kunnon tietoa siitä mikä on nykykäytäntö kun täällä edustaja östman oli kovin huolissaan koodareista niin koodarit saavat tulla tänne yritys saa ottaa koodareita ulkopuolelta ei heitä koske tämä tarveharkinta asiantuntijatehtävissä sama tilanne saa yritys ottaa ihan vapaasti tänne väkeä koska on päädytty siihen että näillä alueilla meillä ei ole riittävää tarjontaa maataloudessa meillä on jo pitkään ollut että voi ottaa eta maiden ulkopuolelta sitten on eri asia että täysin vapaata ei ole jos siellä työttömyyskortistossa on huomattava määrä väkeä on se sitten sairaanhoitajaa tai opettajaa tai kokkia niin sitten ei saa ottaa eikö se ole aika järkevää että ensin tarjotaan niille jotka ovat täällä työttöminä muuten me joudumme maksamaan ne työttömyysturvat edelleenkin näille täällä olijoille jotka jäävät ilman työtä

arvoisa rouva puhemies sosiaalidemokraatit ovat täällä keskustelussa torjuneet jotain sellaista täyttä vapauttamista mitä ei ainakaan kokoomuksen piirissä ole vaadittu edustaja heinonen jo hyvin vastasi mutta yritän vielä selventää heille mistä on kyse tänä päivänä on niin että jos yrittäjä joka on löytänyt hyvän työntekijän jolle hän maksaa lakien ja tesien mukaista palkkaa haluaa tämän työntekijän vakituiseksi työntekijäkseen niin hänen on kysyttävä te keskukselta olisiko tähän hommaan mahdollisesti eu alueelta löydettävissä joku toinen henkilö tämän tilalle kyllä edustaja heinäluoma näin on

niin kuin se asia onkin koko eu alueella on kaksikymmentä miljoonaa mutta kun sitä saatavuusharkintaa tehdään edustaja räsänen voi korjata jos olen väärässä niin silloin nimenomaan katsotaan sen yrityksen rekrytointia mahdollisuutta ja vaikeutta sillä alueella senhän takia meillä on alueellisesti vapautettu saatavuusharkinta tiettyjen ammattien osalta tietyissä maakunnissa kuten esimerkiksi uudellamaalla on tehty rakennusalan ja siivousalan osalta jo aiemmin mistä on paljon ollutkin erilaisia näkemyksiä

aina kun se hallitukseen pääsee leikkaa niin paljon kuin mahdollista työsuojeluviranomaisten resursseja nykyiseen lainsäädäntöympäristöön aivan mahdoton ajatus
seuraavaksi puheenvuoro ministeri risikolle enintään kolme minuuttia pyydän tulemaan tuohon puhujakorokkeelle

arvoisa rouva puhemies oikeastaan tämä on erittäin hyvää keskustelua koska tätä keskustelua on käyty tässä matkan varrella

muistutan teitä edelleen jos kaikki eivät olleet silloin paikalla kun sanoin tätä että alkuperäinen valmistelu tehtiin siis kolmikantaisesti ja siellä ei esitetty tarveharkinnan sisällyttämistä tähän kausityödirektiivin voimaanpanoon suomalaiseen lainsäädäntöön

kun tänä päivänä vietetään valtakunnallista yrittäjän päivää niin minä korvat höröllä kuuntelin kun te täällä toteatte että että yrittäjä sitä ja yrittäjä tätä niin kyllä yrittäjä aivan varmasti haluaa osaavan henkilöstön sellaisen joka on nopeasti perehdytettävissä perehdytettävissä siihen hommaan ja joka haluaa tehdä sitä työtä

kyllä ja sitten on vielä aivan niin kuin totesitte tällaisia aluekohtaisia vapautuksia ja tätä voidaan tehdä aivan hyvin elikkä elikkä tämä nyt koskee sitä maataloutta ja matkailua ja sitten me tulemme vielä antamaan siitä asetuksen joka joka sitten kertoo mitkä erityiset esimerkiksi sen maaseutualan sisällä ovat tämän direktiivin perusteella nyt

tarkempi luettelo kausityötä sisältävistä aloista annetaan valtioneuvoston asetuksella eli tässä on nyt pyritty askeltaen menemään juuri siihen joustavoittamiseen mutta huomioitu kuitenkin näissä pidemmissä luvissa sitä sitä tarveharkintaa mutta vielä korostan sitä että meidän maamme etu on se että meillä on työpaikkoja ja jos meillä työpaikkoja ei tule ja ole niin ne työpaikat menevät muualle ja sinne tarvitaan sitten niitä kausityöntekijöitä yrittäjän päivänä haluan muistuttaa siitä että kyllä yrittäjä varmasti haluaa kaikista osaavimman työntekijän ja mitä nopeammin sen parempi ennen kuin lumet kerkeävät sulaa tai tomaatit mädäntyä
ja puhujalistalle

arvoisa puhemies

tämä tavoite todella selkeyttää ja yhdenmukaistaa työvoiman maahanmuuttoa ja liikkuvuutta ja niitä koskevia säännöksiä ja nämä tavoitteet ovat täysin perusteltuja viime vuosina tästä on käyty paljon keskustelua millä tavalla me pystymme myös helpottamaan tätä työvoiman maahanmuuttoa ja ja edistämään sitä niin eu alueella kuin myös sitten suomessa ja on aivan selvää että suomessa me tarvitsemme tulevaisuudessa työperäistä maahanmuuttoa ja me tarvitsemme tänne osaavaa työvoimaa ja erityisiä osaajia

vuosi kaksituhattakuusitoista jolloin myönnettiin viisituhattaseitsemänsataaseitsemänkymmentä oleskelulupaa työnteon perusteella ja todella tämä myönteisten päätösten osuus oli kahdeksankymmentäkaksi prosenttia ei siis voida vetää johtopäätöksiä että työperäisen oleskeluluvan saaminen olisi jotenkin ylivoimaisen vaikeaa jos kahdeksankymmentäkaksi prosenttia kaikista päätöksistä on myönteisiä ja näiden oleskelulupahakemusten määrä on ollut siis noususuunnassa jo usean vuoden ajan sitten katsotaan millä perusteella täällä myönnetään työperäiseen maahanmuuttoonhan kuuluu ensiksikin se että

oleskelulupa myönnetään yrityksen palvelukseen jolloin työtehtävä voi kyllä muuttua tällöin vältytään siltä ongelmalta jonka edustaja kontula täällä nosti esille että voiko kokki toimia tiskaajana jos toimii saman yrityksen sisällä ja on siihen saanut luvan niin voi toimia sitten on toinen lupatyyppi missä annetaan lupa siihen tiettyyn työtehtävään jota on tullut suomessa hoitamaan ja jos sattuu saamaan paremman tarjouksen vaikkapa seuraavalta työnantajalta samasta työtehtävästä niin voi siihen työhön suoraan siirtyä ja kun monesti me tätä keskustelua käymme juuri siitä näkökulmasta onko mahdollisuus saada tänne asiantuntijoita niin muistuttaisin että edelleen esimerkiksi erityisasiantuntijoille tai vaikkapa tutkijoille meillä on nopeampi oleskeluluvan myöntämiskäytäntö kuin paljon puhutaan näistä matalapalkka aloista esimerkiksi siivoojille tai vaikkapa kaupan myyjille ja erityisasiantuntijoiden osalta on hyvä muistaa otin ihan varmuuden vuoksi esille vuosien kaksituhattaviisitoista ja kaksituhattakuusitoista tilastot että suomesta vuonna kaksituhattaviisitoista on haettu erityisasiantuntijan oleskelulupaa yhteensä yhdeksänsataakahdeksankymmentäkahdeksan kertaa ja niistä myönteisiä on ollut yhdeksänsataakahdeksankymmentäviisi lupaa ainoastaan kolme erityisasiantuntijan lupaa hakenutta henkilöä on saanut kielteisen päätöksen siis kolme tästä joukosta kaksituhattakuusitoista oli yhteensä tuhatkymmenen hakemusta ja niistä myönteisiä oli yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi ja kahdeksantoista kielteisiä tämä on tämä mittaluokka mistä me puhumme nyt kun me puhumme tästä työperäisestä maahanmuutosta niin on hyvä käydä tämä kokonaisuus läpi keskeisimmät missä meillä kielteisiä päätöksiä tulee sitten yleisesti juuri näitä aloja joissa meillä työvoimaa niin suomessa kuin sitten eu ja eta alueilla on yllin kyllin tarjolla ja silloin yleensä puhutaan esimerkiksi näistä niin kutsutuista vähemmän palkatuista aloista

syyt näihin oleskelulupapäätöksiin ovat joko puutteellinen kielitaito tai epäselväksi jäänyt henkilöllisyys oleskelulupaa haettaessa eli minkä takia saa kielteisen päätöksen joko ei ole kielitaitoa tai oleskelulupahakemus on muuten puutteellinen tässä ne suurimmat syyt ja sitten kun katsotaan tätä oleskelulupien myöntämisaikaa kun siis tälläkin hallituksen esityksellä pyritään siihen että pystytään näitä prosesseja nopeuttamaan mikä on täysin täysin oikea tavoite ja niin pitää tehdä tällä hetkellä meillä esimerkiksi erityisasiantuntijan oleskeluluvan myöntäminen kestää kolmekymmentäseitsemän päivää siis kolmekymmentäseitsemän päivää julkisuudessa on keskusteltu siitä että täällä kestää neljä kuukautta saada oleskelulupa se

meillä on suurimmat aikakestot näissä oleskeluluvissa ne liittyvät elinkeinon harjoittamiseen ja muuhun työntekoon näissä menee paljon kauemmin aikaa sitten on hyvä todella vielä käydä tämä alueellinen harkinta läpi eli tälläkin hetkellä jos meillä jollakin alueella on tarvetta jollekin työvoimalle sillä alueella voidaan tehdä ratkaisu että tätä saatavuusharkintaa ei sovelleta näin on tehty esimerkiksi pohjois pohjanmaalla jossa koodareita täytyy saada palvelukseen nopeammin siellä te toimistojen päätöksellä saatavuusharkintaa ei tarvitse soveltaa siellä yritys voi palkata sellaisen koodarin kuin se uudellamaalla tehty siivoojien osalta ja esimerkiksi rakennusteollisuuden osalta ja kun tällainen tarve sitten alueelle tulee niin on aivan selvää että on järkevää että alueella voidaan katsoa että jos näihin ammatteihin tarvitaan työvoimaa ja sitä työvoimaa meiltä ja eu tai eta alueelta ei löydy niin voidaan myös tuoda muualta ja silloin voidaan tästä saatavuusharkinnasta poiketa

näitä ruotsin esimerkkejä läpi on ihan totta että kun ruotsissa kaksituhattakahdeksan tämä saatavuusharkinta poistettiin siellä hakemusten määrä on kasvanut tämä on aivan selvää missä on näkynyt eniten kasvua sitä on näkynyt niin siivousalalla kuin rakennusalalla sielläkään keskeinen kasvu ei ole tullut mitenkään tänne asiantuntijaportaaseen mitä aina näillä puheilla halutaan eniten vauhdittaa ruotsissa todella

moni toimija on tullut siihen johtopäätökseen että näin vain sattuu olemaan että yleensä etukäteisvalvonta tulee halvemmaksi kuin jälkikäteisseuranta ja siellä on jouduttu lisäämään valtavasti resursseja myös tähän jälkikäteisvalvontaan koska väärinkäytöksiä on esiintynyt ja väärinkäytökset liittyvät niin työlupien laittomaan kauppaan kuin suoranaiseen ihmiskauppaan ja myös siihen että työperäisen maahanmuuton väylää käytetään humanitäärisessä perusteessa

työperäisestä maahanmuutosta kaikki tarmo kannattaa todella keskittää siihen millä me pystymme näitä oleskelulupaprosesseja lyhentämään jotta me saamme nopeammin sen päätöksen oli se sitten myönteinen tai kielteinen koska se on niin tämän hakijan kuin työnantajan ja myös suomen etu on selvää että tulevaisuudessa tarvitsemme enemmän ulkomaista työvoimaa ja tässä varmasti on sellaisia toimenpiteitä joita voidaan tehdä kuten esimerkiksi tämä hallituksen esitys jota me nyt käsittelemme

arvoisa puhemies edustaja räsäsen puheenvuoro oli erittäin huojentava luojan kiitos meillä on hallintovaliokunta jossa on edustajat jotka paneutuvat näihin asioihin ja tietävät mikä on tilanne vain sen varassa että musta tuntuu ja jostain joku sanoo jotakin se että tiedetään nykylainsäädäntö ja nykykäytäntö on jo huomattava askel eteenpäin tämän asian ymmärtämisessä tässä keskustelussa tänään ja julkisessa keskustelussa vielä enemmän on ollut paljon sellaista kiihkoa että nyt pitää saada rajat auki ja ja meno reteäksi sitten kun menee tuonne ja katsoo mikä on se todellisuus niin ikävä kyllä nämä paljot puheet työvoimapulasta ovat tosi rajatulla alueella olevia ilmiöitä tosi rajatulla alueella meillä on edelleenkin pääongelma se että meillä on melkein puoli miljoonaa ihmistä vailla työtä kun katsotaan koko avoin työttömyys paitsi ne jotka ovat työnhakijoita myös ne jotka ovat koulutuksessa tai harjoittelussa tai muissa erityisissä toimissa puhumattakaan sitten niistä jotka ovat vetäytyneet pois työmarkkinoilta sen takia että työtä ei ole saatavissa olen sen verran pitkämuistinen niin kuin edustaja viitanenkin että muistan milloin tämä edellinen keskustelu käytiin en tiedä kuinka moni muu täällä muistaa tämä ei ole nimittäin ensimmäinen kerta kun tästä asiasta tässä salissa puhutaan se oli vuonna kaksituhattaseitsemän jolloin meillä oli matti vanhasen porvarihallitus silloinkin muuten porvarihallitus ja sehän päätti että nyt kun on päästy demareista eroon pannaan ovet auki ja perustettiin oikein maahanmuuttoministeri siihen tuli muuten astrid thors sitten päätettiin että nyt alkaa tämä tämä juhla ja mitä tapahtui niin kuin usein ennenkin talous kääntyi laskuun ja oltiin tekemisissä nopeasti kasvavan työttömyyden kanssa sitten tapahtui ilmiö että maahanmuuttoministeri astrid thorsin joka oli pantu tekemään hallituksen yhteistä politiikkaa hylkäsi ensimmäisenä pyhä pietari

vaikka kyseessä oli hallituksen yhteinen politiikka epäilen että nyt on käymässä samalla tavalla
arvoisa rouva puhemies tosiaan kiitoksia edustaja joona räsäselle erittäin hyvästä ja hyviä esimerkkejä sisältäneestä puheenvuorosta minä luulen että tämä keskustelu lähti ne väärinymmärrykset lähtivät liikenteeseen ehkä siinä vaiheessa kun mielestäni edustaja heinonen totesi että että työluvat tulee poistaa jos nyt oikein kuulin hän sanoi että työluvat tulee poistaa siinä vaiheessa rupesin miettimään että hetkonen että siis eihän tällä nyt ole saatavuusharkinnan kanssa mitään tekemistä ja tarkoittiko hän todellakin työlupia vai saatavuusharkinnan poistamista koska vaikka saatavuusharkinta poistettaisiin niin sehän ei tarkoita sitä etteikö suomeen kolmansista maista tulevilla työntekijöillä edelleen pidä olla työlupaa joona räsänen hyvin esitti sen minkälaisiin taas hankaliin käytäntöihin ja väärinkäytöksiin se saattaa omalta osaltaan olla johtamassa mutta ihan tosiaankin täytyy ihmetellä sitä että tällä hetkellä täältä oppositiosta tuntuu löytyvän melkein eniten kannatusta tälle tälle hallituksen esitykselle tässä muodossa kuin se on tiedän että tämä saatavuusharkinta joka ikään kuin on vähän niin kuin kylkiäisenä tässä tullut tähän keskusteluun mukaan varmasti jakaa näkemyksiä omassakin ryhmässä tiedän että että on on näkemystä jossa ajatellaan että sen voisi purkaa itse kuulun niihin näin että tällä tavalla ikään kuin vähitellen ja tiettyjä toimialoja tarkkaillen niin kuin jo tällä hetkellä tapahtuu meidän on hyvä edetä tässä asiassa meillä on aloja joilla on todellakin suuri huutava pula osaavasta työvoimasta mutta sitten niin kuin täällä on tuotu esille olisihan se kummallista ottaa ulkopuolelta työntekijöitä jos meillä samalla alalla on kotimaassa työttömiä ihmisiä siinä mielessä voi sanoa että tätä hallituksen esitystä voi hyvin tukea edustaja myllykoski täällä myöskin nosti esille sen tärkeän asian että tämä valvonta kuuluu myös näihin

suomalaisilla markkinoilla kilpailemassa samoilla ehdoilla ja haluaa voittaa urakoita niin on todella tärkeää että pelataan samoilla säännöillä ja ja sen takia tämä valvonta on tässä asiassa tärkeää ehkä ihan muutaman sanan tulen sanomaan vielä sieltä puhujapöntöstä

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat sitten vielä liittyen tähän sosiaaliturvakysymykseen niin kuin jo aiemminkin totesin kun alle neljän kuukauden

ei tule tapahtumaan näitä näitä kysymyksiä joita sitten muutoin kyllä esimerkiksi lapsilisien ja kotihoidon tuen ulkomaille maksamisen kohdalla tulee jo ihan siis eu maista tulevien työskentelijöitten kohdalla mutta kun se oleskelu täällä suomessa tapahtuu alle neljän kuukauden ajan niin silloin meillä ei ole tämäntyyppistä ongelmaa siinä mielessä voisi sanoa että tämän asian kanssa tehtiin tosi paljon töitä euroopan parlamentissa että tämä rajaus saatiin juuri sillä tavoin että suomen sosiaaliturva ei laukea sitä oli erittäin vaikea selittää monien muitten maitten edustajille minkä tähden meillä ei voi sanoa että heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien mansikanpoimija saa koko suomalaisen sosiaaliturvan paletin käyttöönsä ja tämä oli semmoinen tärkeä rajaus mikä siellä saatiin tehtyä mutta sitten vielä viimeisenä asiana tämä ict eli sisäiset siirrot tämähän tuli sen takia että tämä niin sanottu blue card elikkä tämä tällainen asiantuntijoitten sinisen kortin systeemi osoittautui mahdottoman toimimattomaksi elikkä elikkä näitä asiantuntijoita ei todellakaan sen perusteella ole juurikaan saatu eu alueelle muistelen niin että silloin kun no oli sitten hyvä tai huono stephen elop tuli johtamaan nokiaa esimerkiksi hän ei olisi tämän blue cardin edellytyksiä täyttänyt en tiedä olisiko se sitten suomalaiselle teollisuudelle ollut parempi että että näin näin tällä hänet oltaisiin voitu torpata vai mutta joka tapauksessa se kertoo siitä minkälaisia vaatimustasoja oltiin asetettu siihen blue card korttiin siinä mielessä tämä ict ehkä on parannus että se mahdollistaa näitten yritysten sisällä tapahtuvat siirtymiset maasta toiseen mutta epäilen että tämäkin on aika kankea systeemi tähän liittyi sellaisia pelkoja että intiasta esimerkiksi koodareita siirretään yrityksen sisällä tai eurooppalaisesta yhtiöstä perustetaan tytäryhtiö ihan sen tähden intiaan että sieltä saadaan halpoja koodareita asiantuntijoina siirrettyä sitten eu alueella sijaitsevaan varsinaiseen pääpaikkaan siinä mielessä näitä rajoituksia ja voisiko sanoa työehtoihin liittyviä liittyviä pykäliä sinne kyllä kiristettiin se mikä itselleni on vielä jäänyt vähän epäselväksi näitten sisäisten siirtojen niin sanottu eteenpäin siirtäminen elikkä se kun henkilö tulee johonkin tiettyyn maahan ja hänellä on mahdollisuus siirtyä toiseen eu maahan saman yrityksen sisällä jäikö siihen sitten jotakin sellaista joka edelleenkin ehkä vaatisi parempaa valvontaa voiko tämä johtaa sellaiseen tietynlaiseen kierrätykseen jossa sitten kenties se ensimmäiseksi vastaanottanut yritys on tosiasiallisesti vastuussa vastuussa vaikkapa sitten sitten siitä että että oleskeluun siellä eu alueella jostain syystä jostain syystä tulee joitain ongelmia tai tai esimerkiksi joitain väärinkäytöksiä minkä maan vastuun piirissä silloin tämä itselleni jäi vielä epäselväksi en ole kerinnyt hallituksen esitystä siltä osin vielä katsoa loppuun mutta niin kuin täällä edustaja heinäluoma totesi varmasti ihan hyvä että tämän hallituksen esityksen kautta meille nyt tulee tämä keskustelu ylipäätänsä siitä minkälaisilla ehdoilla tänä päivänä suomeen voidaan tulla kolmansista maista toisaalta eu maista mitkä työsuhteet minkä pituiset työsuhteet aukaisevat meidän sosiaaliturvaamme mitkä eivät nämä ovat tosiaan avoimilla työmarkkinoilla hyvin tärkeitä kysymyksiä käydä läpi ja selkeyttää myöskin eduskunnassa sitten tämä saatavuusharkinta itsessään on ikään kuin oman esityksensä paikka jos siihen hallitus päätyy mutta täällä kun näitä toiveita joittenkin edustajien suusta kokoomuksesta kuuntelin niin ajattelin että on se nyt aika erikoista jos lähdetään toisen lainsäädännön kautta avaamaan joku sellainen paketti joka vaatii ihan oman lainsäädäntönsä niin että en ihan ymmärtänyt niitä

arvoisa rouva puhemies kiitoksia kaikille edustajakollegoille harvoin näkee tällaista keskustelua jossa voimme varsin yhtenäisinä seisoa tämän hallituksen erinomaisen esityksen takana paljon kritiikkiä se ei ole saanut osakseen meillä on varmasti kaikilla yhteinen tavoite siitä että ensisijaisesti pyritään saamaan työttömille suomalaisille töitä mutta samalla on muistettava se että aina se ei ole mahdollista suomi on aina tarvinnut ulkomaista työvoimaa ja suomi tulee aina myös tarvitsemaan ulkomaista työvoimaa ja sen työvoiman liikkuvuus on varmistettava mitä taas tulee tähän tarveharkintaan on tietysti aivan selvää että työvoiman tarve tunnetaan kaikista parhaiten siellä alueilla ja silloin kun on krooninen tarve työvoimalle täytyy uskaltaa luopua siitä tarveharkinnasta tiettyjen alojen suhteen se olisi äärettömän tärkeää että viranomaiset voivat itsenäisesti tehdä siellä alueilla näitä ratkaisuja ja tähän täytyy pyrkiä kaksi toimialaa on noussut tässä keskustelussa esille niin maatalous kuin matkailu jotka ovat molemmat itselleni äärettömän tärkeitä tärkeitä aloja ja on aivan selvää että kumpikaan näistä aloista ei toimisi ei toimisi ellei ulkolaista työvoimaa olisi sinne saatavissa mutta tietysti sitten samalla on muistettava tämä valvonnan tärkeys meidän on pidettävä siitä huolta että millekään tällaiselle alalle jolla käytetään paljon ulkolaista siirtotyövoimaa ei muodostu minkäänlaisia väärinkäytöksiä eikä myöskään sitten pimeitä työmarkkinoita

ulkomaiset marjanpoimijat joiden osalta on on kyllä todettu että kaikki ei kaikilla yrityksillä ole aivan kunnossa siihen valvontaan on ehdottomasti panostettava ja myös siihen millä tavalla nämä poimijat suomessa toimivat esimerkiksi kotimaakunnassani lapissa yksi kesän suurimpia puheenaiheita oli se että siellä oli syyllistytty jopa sellaiseen pyhäinhäväistykseen että hilloja oli poimittu raakana ja varsineen ja se ei missään tapauksessa ole hyväksyttävää pelisääntöjen täytyy olla kunnossa ohjeistusten kunnossa ja sopimusten kunnossa tämän työvoiman

arvoisa rouva puhemies siis sinänsä yleisiltä puitteiltaan varmasti tämä lakiesitys on ihan kannatettava siinä suhteessa että on järkevää että yhdenmukaistetaan tämän työperäisen maahanmuuton maahanmuuton pelisääntöjä se mikä tässä myös on järkevää on se että tässä pidetään sisällä nykyiset niin sanotut hyvät käytännöt minun mielestäni edustaa tämä kuuluisa saatavuusharkinta eli eli se on tässä lakiesityksessä sisällä keskustelu siltä osin on mielestäni ollut hyvää että täällä on tuotu esiin tarvetta nopeuttaa prosesseja ja tuotu esiin valvonnan tärkeyttä valvontaresursseja kaikki nämä ovat tärkeitä asioita ja minäkin yhdyn siihen näkemykseen kyllä että esimerkiksi edustaja joona räsäsen puheenvuoroa oli ilo kuulla juuri siksi että se antoi paljon uutta ihan faktatietoa meille kaikille ja nämä ovat juuri sellaisia asioita että niissä täytyy olla faktatiedon päällä ja täällä eduskunnassa niitä täytyy käydä huolellisesti kaiken kaikkiaan läpi mutta puhemies on ihan pakko nyt palata siihen alkuperäiseen kysymykseeni koska vaikka edustaja zyskowiczia tämä minun hämmennykseni kovasti tuntui hymyilyttävän sille on valitettavasti syynsä sille on syynsä se hämmennys tulee nyt täsmälleen siitä että vaikka täällä sanotaan että täällä nyt kaikki yhteisvoimin voivat olla tämän takana niin samaan aikaan kun hallitus antaa esityksen joka sisältää saatavuusharkinnan sitten kokoomuksen edustajat vuorotellen lähtevät siitä irtautumaan ottavat irtioton hallituksen ja voisin kyllä sanoa että esimerkiksi keskustan kannoista täällä esitetyn perusteella aivan oikein edustaja heinäluoma ei kyllä erkkikään ota selvää eli eli ne tulevat kyllä nyt vähän sieltä ja täältä toisaalta on hyvä ja seisomme takana mutta toisaalta tarvitaan tätäkin ja sitten puhemies valitettavasti sinisiä täällä nyt ei ole kauheasti näkynyt ja en tiedä vaivaako vielä kesäuupumus suurinta osaa

mäkipää on täällä paikalla kuuntelemassa mutta kaiken kaikkiaan puhemies ei ainakaan minulle kovin selvä nyt ole hallituksen linja tämän tärkeän ison asian suhteen ja siksi olisin toivonut myös oppositiosta käsin vähän selvennystä

talman arvoisa puhemies

on ehdottoman hyvä asia että tämän esityksen myötä helpotetaan suomalaisten yritysten mahdollisuuksia saada työvoimaa kausiluonteisesti mutta tämä ei kuitenkaan riitä hallituksen seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoite on karkaamassa tulevaisuuteen kolmekymmentätuhatta ihmistä työllistyi viimeisen vuoden aikana mutta se merkitsee lähinnä kosmeettista kasvua joka ei kerro nopeasta kasvusta tai dynaamisesta taloudesta se on ilmentymä tilanteesta jossa työmarkkinoiden katsotaan olevan nollasummapeli yhden onni on toisen onnettomuus eli yhden ihmisen työllistyminen merkitsee potkuja jollekin toiselle uusia yrityksiä syntyy edelleen liian verkkaisesti ja kansainväliset suuryritykset perustavat konttoreitaan mieluummin naapurimaihin kääntäkäämme jälleen kerran katseemme ruotsiin ruotsissa todettiin reilut kymmenen vuotta sitten että työn tarjonnan kasvattaminen lisää työllisyyttä ja näin on myös käynyt samoihin aikoihin ruotsissa poistettiin työperäisen maahanmuuton saatavuusharkinta työllisyysaste on ruotsissa näiden toimenpiteiden seurauksena prosentin pinnassa ja tukholma voittaa helsingin satakaksikymmentäviisi viiva yhdeksäntoista kun vertaillaan kansainvälisten suuryritysten konttoreiden sijainteja miksi näin on suomi on kansainvälisille toimijoille ja toki kotimaisillekin edelleen liian jäykkä toimintaympäristö yhä kansainvälistyvässä maailmassa jossa tavara ja tieto siirtyvät esteittä yli rajojen ei ole perusteltua sitoa työpaikkoja ihmisten kansallisuuteen miksi emme torjuisi aivovuotoa avaamalla ovet aidosti ilman ehtoja ja palkkarajoja myös ulkomaalaisille osaajille osaajille jotka maksavat veroja tuovat yhteyksiä vientimarkkinoille ja jotka näin nostavat yritysten kilpailukykyä

tutkimukset osoittavat että ulkomaalaistaustaisen työntekijän palkkaamisen ja viennin kasvun välillä on olemassa suora yhteys arvoisa puhemies asettukaamme hetkeksi yrityksen kenkiin jos yksi maa tarjoaa ympäristön jossa voi joustavasti palkata mahdollisimman hyvän työntekijän on hän sitten kotimainen tai ulkomaalainen ja toinen ei tätä on vaaka jo lähtökohtaisesti kallistunut joustavamman maan puolelle tästä huolimatta eu eta alueen ulkopuolisen työvoiman saatavuusharkinta on vieläkin suomessa todellisuutta todellisuutta joka ei perustu analyysiin siitä mikä tekisi suomesta mahdollisimman kilpailukykyisen vaan niukkaan eturyhmäajatteluun ja osaoptimointiin kokonaisuuden kustannuksella tämä on ensimmäinen asia jonka kasvuyritykset ottavat puheeksi kun kysyn heiltä miten suomesta tehtäisiin houkuttelevampi paikka heille kasvaa se on ensimmäinen asia

arvoisa puhemies mikään ei viittaa siihen että nykyinen linja saatavuusharkinnan suhteen olisi suomalaisille työntekijöille eduksi nykyisellä linjalla emme suojele suomalaista palkkatasoa emme houkuttele tänne uusia yrityksiä emmekä paranna kotimaisten yritysten kasvuedellytyksiä tai kansainvälistymispyrkimyksiä emme myöskään paranna huoltosuhdettamme tai toimi tavalla joka olisi viennillemme eduksi jos hallitus on vakavissaan esittämiensä työllisyystavoitteiden osalta mitä minulla ei ole mitään syytä epäillä on saatavuusharkinta poistettava mahdollisimman nopeasti

arvoisa rouva puhemies täytyy nyt sanoa edustaja pia viitaselle että kyllä minä yhdyn tähän hämmennykseen elikkä tartun myös siihen samaan kauhaan mitä te pidätte kädessänne ja ihan aiheellisesti mielestäni koska kyllähän täällä tänään on salissa kuultu se että työluvat vai onko se sitten tarveharkinta haluttaisiin poistaa juurikin hallituspuolue kokoomuksen suunnalta ja eihän tässä nyt kyllä kovin vanha ja viisas konkari tarvitse olla kun tietää että nämä heitot ja esitykset tarkoittavat yleensä sitä että pinnan alla kytee ei savua ilman tulta varmasti esityksiä tähänkin suuntaan ollaan vielä antamassa elikkä näitä heittoja annetaan ja katsotaan sitten mikä on lopullinen lopullinen hallituksen esitys ja mitä sitten tulee tapahtumaan minusta on ihan hyvä että suomessa niillä aloilla joilla puuttuu työntekijöitä työntekijöitä on käytettävissä minä katsoisin kuitenkin myös hieman peiliin näissä asioissa miten meidän koulutuspolitiikkaamme on suomessa viety eteenpäin emme me me ole olleet hereillä silloin kun on

informaatioteknologian osaamisen pitäisi olla ihan joka koulussa tapahtuvaa ja saisimme sitten niitä osaajia toinen on tämä maatalousammatti ja maatalouslomittajat kyllä sielläkin koulutuksessa on paljon tapahtunut muutoksia ei ainoastaan koulutuksessa vaan myös palkassa eli palkka on liian pieni ja huono ja se ei kyllä kannusta sitten suomalaisia tarttumaan siihen talikonvarteen se on ihan totuus

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan kausityöntekijöille erillislakia jossa työlupajärjestelmä olisi kolmiportainen lyhyet luvat saisi ilman

liittyvää työsuhteen harkintaa keskipitkät luvat tulisivat maahanmuuttoviraston arvioinnilla ja pitkät sitten normaalin te toimiston arvioinnin arvioinnin perusteella

laki periaatteessa on kannatettava ja ja parannus meidän työmarkkinajärjestelmään mutta siihen liittyy kuitenkin muutamia semmoisia kysymyksiä joita mielestäni on syytä pohtia ensimmäinen niistä on että jo nyt me tiedämme että erilaiset oleskelustatukset luovat suomen työmarkkinoille hierarkioita jotka näkyvät myös työsuhteissa ja ja työsuhteiden ehdoissa me emme tiedä miten järjestelmän monimutkaistaminen entisestään ja niinhän käy silloin kun erillislakeja lähdetään säätämään vaikuttaa näihin hierarkioihin ja

työlupien ja oleskelustatusten kautta tapahtuvaan työmarkkinoiden eriytymiseen toinen pohdittava kysymys on mikä on maahanmuuttoviraston kompetenssi arvioida työsuhteita eli käytännössä sellaista arviointia johonka te toimistot ovat erikoistuneet tehtäisiin tehtäisiin myös maahanmuuttovirastossa jossa todennäköisesti tällä hetkellä ei juurikaan ole sentyyppistä asiantuntemusta kolmas kysymys jota pohdin nyt tässä hiukan pitempään on tämä saatavuusharkinnan säilyttäminen täällä tuli aikaisemmin useita viittauksia ruotsin esimerkkiin ruotsissa vuonna kaksituhattakahdeksan saatavuusharkinta poistettiin tämä on tosi ongelmallista koska saatavuusharkinnan vaikutuksista ruotsalaiseen järjestelmään ei ole varsinaisesti olemassa sellaista tutkimusta perusteella me voisimme arvioida arvioida esimerkiksi sitä mitenkä ruotsin kokonaan toisella lailla toimivat työmarkkinat suhteessa suomalaisiin työmarkkinoihin vaikuttavat siihen millaisia tuloksia yksittäisellä toimenpiteellä on

sen sijaan me kuitenkin yksittäisiä huomioita siitä millaisia johtopäätöksiä on mahdollista tehdä ruotsin esimerkin pohjalta ensinnäkin vuoden kaksituhattakahdeksan jälkeen ruotsissa ulkomaalaisen työvoiman määrällinen kasvu on tapahtunut sellaisilla aloilla jotka etelä suomessa eivät ole saatavuusharkinnan piirissä jotka ovat olleet aikaisemmin saatavuusharkinnan piirissä ja joilla ei ole saatavuusharkinnan poiston jälkeen tapahtunut merkittävää ulkomaalaisen työvoiman kasvun lisäystä

perehtyneet on se että

tai erittäin vakavista työperäisistä hyväksikäyttörikoksista ei voi tehdä määrällisiä arvioita sillä perusteella mikä on poliisin tietoon tuleva määrä

se poliisin tai viranomaisten tietoon tietoon tulevat rikostilastot tämäntyyppisissä rikoksissa kertoo enemmän siitä millaiset kanavat viranomaisilla on sille kentälle missä tällaisia rikoksia tapahtuu ei suinkaan siitä minkä verran näitä rikoksia yhteiskunnassa esiintyy no minä henkilökohtaisesti oman tutkimustyöni perusteellakin oletan että keskeinen syy minkä takia tässä suhteessa saatavuusharkinnan alaista ja saatavuusharkinnasta luopunutta järjestelmää ei voi verrata toisiinsa on se että oikeastaan keskeisin ja tärkein keino saada tietoa tämäntyyppisestä hyväksikäytöstä on työntekijöiden

joko ottaa itse yhteyttä viranomaisiin tai järjestöihin tai sitten jossakin kohtaamisessa näiden kanssa paljastaa joutuneensa tällaisen hyväksikäytön uhriksi viranomaisilla ay liikkeellä tai kansalaisjärjestöillä ei ole mitään realistista mahdollisuutta mennä työsuhteen sisään tarkastelemaan sen tosiasiallisia ehtoja joko työntekijä ei ole halukas käräyttämään työnantajaa tai työntekijän riippuvuus työnantajasta on niin suuri että hänelle on edullisempaa vaieta kuin riitauttaa järjestelmä jollakin lailla

jollakin lailla riitaannuttaa asian suhteessa työnantajaan on niin suuri että hänen kannattaa toimia näin vain poikkeustapauksessa useimmissa tapauksissa jopa joissakin sellaisissa joissa kaikki viranomaiset yksimielisiä siitä että todennäköisesti kysymys on ihmiskaupasta vähemmistä rikoksista nyt puhumattakaan henkilöllä ei työsuhteen päätyttyä ole mahdollisuutta jäädä suomeen todistamaan tai peräämään omia palkkasaataviaan

merkittävällä tavalla saatavuusharkinta joka on alakohtainen tarkoittaa myös sitä että sinä et voi ajatella vaihtavasi vaihtavasi alaa jonkun toisen työnantajan palvelukseen ja sieltä käsin sitten perääväsi näitä oikeuksia

tätä mahdollisuutta ei siis ole tästä syystä minä en myöskään näe kovin järkevänä niin kauan kuin meillä on saatavuusharkinta vaatia kauheasti lisää resursseja viranomaisille näiden asioiden selvittämiseen ja penkomiseen kun minä en yksinkertaisesti usko että siitä on yhtään mitään hyötyä

siitä ei ole hyötyä toinen iso ongelma mikä liittyy tähän saatavuusharkintaan koskee suomessa jo olevia me tiedämme aikaisemmilta vuosilta että noin kolmannes saatavuusharkintaa edellyttävistä työlupahakemuksista tehdään suomesta käsin tämmöinen tilanne tulee vastaan esimerkiksi silloin jos henkilö on työllistynyt täällä aikaisemmin jonkun muun työhön oikeuttavan oleskelustatuksen alla esimerkiksi on täällä opiskelijana taikka on ollut

perusteella oikeutettu työskentelemään suomessa tai turvapaikanhakija näissä tilanteissa henkilö on saattanut työskennellä suomessa vaikka vuoden olla toistaiseksi voimassa olevassa kokopäiväisessä työsuhteessa ja nyt hänen pitäisikin hakea työlupaa hakea työlupaa siinä yhteydessä hänen työnantajansa pitäisi laittaa se hänen työpaikkansa avoimeen hakuun nettiin kymmeneksi päiväksi todistaakseen ettei siihen löydy koko eu ja eta alueelta ketään muuta halukasta tekijää mikä totta kai on epäreilua sen työntekijän kannalta en minäkään tykkäisi jos minun toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta laitettaisiin avoimeen hakuun joillekin muille ja toki ikävää myös sen työnantajan kannalta joka myös joutuu maksamaan tästä prosessista

tämä johtaa myös siihen että meillä pysyy paperiton harmaa sektori vireänä koska kynnyksiä tietoisesti virallisille työmarkkinoille tulemiseen on tehty

hyväksikäyttöä meidän yhteiskunnassamme ja osittain me olemme itse tuottaneet lainsäädännölläkin niitä rakenteita jotka ylläpitävät tätä hyväksikäyttöä ja että myös suomalaisen työntekijän etu on se että suomalaisilla työmarkkinoilla kilpailevat kaikki samoilla työehdoilla ja epämääräiset lain tai työehtosopimusten vastaiset työjärjestelyt saadaan kitkettyä ja että meidän tulisi toimia tässä talossa sen eteen kiitos

arvoisa puhemies keskustelin tässä joku aika sitten erään maakuntani kokoomuslaisen yrittäjähenkilön kanssa keskustelimme lapsiperheiden tukemisesta ja päivähoitomaksuista hänen asenteensa oli aika tyrmäävä ja kielenkäyttö todella karskia lapsiperheitä kohtaan kysyin sitten häneltä kenen hän oikein kuvittelee tulevaisuudessa tekevän kaikki työt suomessa jos emme tue lapsiperheitä ja heidän arkeaan hän vastasi että että no ulkomaalaiset otetaan tekemään työt suomessa pidin hänen ajatuksiaan ja hänen asennettaan aika käsittämättöminä mutta tänään tässä keskustelussa olen kyllä huomannut että tämä onkin kokoomuksen yleinen linja olen antanut itseni ymmärtää että kyse on loppupelissä haluttomuudesta maksaa ihmisille säällistä palkkaa meillähän löytyisi kyllä suomalaisia työttömiä maatalouslomittajiksi ja siivoojiksi jos työstä maksettaisiin sellainen palkka jolla ihminen pystyy itsensä ja perheensä elättämään maatalouslomittajan peruspalkka on noin tuhatseitsemänsataa euroa kuukaudessa ja siivoojan noin tuhatviisisataa euroa kokinkaan peruspalkalla ei elätetä elätetä itseään täällä pääkaupunkiseudulla asumisen kalleuden vuoksi päivähoitomaksut suomessa ovat myös tulppa ottaa vastaan työtä jossa on matala palkka maksujen osalta joutuu kuitenkin siihen ylimpään luokkaan ja monilapsisissa perheissä päivähoitomaksut voivat olla jopa seitsemänsataa euroa kuukaudessa siitä maatalouslomittajan palkasta työttömyyden ratkaiseminen ei ole helppoa arvoisa puhemies onko kolme minuuttia täältä paikalta
kaksi minuuttia edustaja ja jos haluatte jatkaa voitte tulla tänne puhujapönttöön olkaa hyvä

puhemies työttömyyden ratkaiseminen ei ole helppoa mutta minusta ollaan menossa siitä mistä aita on matalin jos me liian helposti hyvinkin tavanomaisiin ammatteihin suomen ulkopuolelta työntekijöitä vaikka meillä suomessa on työttömiä palkka on myös suomalaisten yritysten keino houkutella työntekijöitä myös maatalouslomittajia siivoojia ja kokkeja joista tässä tänään on enimmäkseen puhuttu sipilän hallitus ei ole helpottanut esimerkiksi maatalouslomittajien löytymistä pienentäessään kikyn myötä heidän palkkaansa entisestään arvoisa puhemies en myöskään edelleenkään usko sitä että rakennusalalle ei löytyisi suomalaisia tekijöitä yhä edelleen on niitä vilunkiveikkoja joiden yrityksissä paperilla on tehty asialliset työsopimukset mutta palkkapäivänä työntekijän kanssa mennään pankkiautomaatille ja ulkolainen työntekijä joutuu antamaan osan palkastaan takaisin yrittäjälle

vilunkiveikkojen toiminta vie näiltä rehellisiltä yrittäjiltä työtä ja työsuojelupiirien valvontaosastoja on sen vuoksi yhä vahvistettava kuten tässä keskustelussa on jo usein sanottu

arvoisa puhemies myös omasta puolestani toivotan yrittäjille hyvää yrittäjän päivää tänään tulikin sieltäpäin postia ja muistutettiin että pk yrittäjät työllistävät suomessa miljoona työntekijää haluaisin kuitenkin vielä muistuttaa siitä asiasta että kellään ei ei varmaan ole mitään sitä vastaan että palkataan ihmisiä sellaiseen tarpeeseen johon ei löydy löydy työntekijöitä sen takia peräisin myös hallitukselta hieman lisätoimia jos ajatellaan että meillä on alle kaksikymmentäviisi vuotiasta nuorta työttömänä perussuomalaiset ovat ehdottaneet muun muassa tämmöistä tukea kustannuksiin sille ajalle muuttoavustusta joko pysyvää tai väliaikaista esimerkiksi koeajaksi tai tämmöisen keikkatyön ajaksikin voisi ajatella voi olla näin että henkilöllä on kahden asunnon loukku eikä kannata lähteä täytyisi aina miettiä kun puhutaan työllisyysasteen korotuksesta sitten työllistämme miten meidän työllisyysaste suomessa nousee jos tilanne on se että suomalaisia on koko ajan enemmän työttömänä mutta saamme ulkomaalaisia työhön minulle ei nyt oikein tuo logiikka avautunut oikeastaan on nyt hyvä kun ministeri risikko tuli tänne paikalle te aikaisemmin sanoitte että perussuomalaiset ovat olleet tekemässä

kaikkia esityksiä ei todellakaan suurintakaan osaa ole käyty isoistakaan asioista hyväksyttämässä meidän eduskuntaryhmällä todettakoon tämä nyt selvästi että me emme ole niihin

arvoisa puhemies on suuri ilo ja kunnia puhua tässä uudessa vanhassa eduskuntasalissa joka on intiimimpi rauhallisempi ja arvokkaampi kuin väliaikainen salimme ja minusta tämä keskustelukin on osoittanut että myös keskustelu on täällä arvokkaampaa kuin useimmissa tapauksissa tuolla väistötiloissa jotenkin se henki on tarttunut jopa minuun sillä tavoin yritän etsiä niitä yhdistäviä tekijöitä näissä eri eri puheenvuoroissa joita tänään on käytetty koska minusta näyttää siltä että että nämä erot ovat ehkä enemmän semmoisia symbolisia kuin aivan tosiasiallisia jos oletetaan että enemmistö täällä salissa kuitenkin on sitä mieltä että osaajien maahanmuutto on paitsi toivottavaa myös välttämätöntä hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi on tietysti niitä jotka teeskentelevät että tämä ei ole välttämätöntä tai suotavaa ja silloin he vain vaikeuttavat tilannetta epä ja ennakkoluuloja viljelemällä mutta jos yhteinen tarkoituksemme on harkittu hallittu hyväksyttävä ja tehokas työperäinen maahanmuutto niin etsitään siihen yhteisiä ratkaisuja mieleeni tuli tämän keskustelun perusteella kompromissin aineksia ainakin viisi saatavuusharkinnan ei tarvitsisi aina olla pääsääntö vaan sen voisi viranomainen aivan itse hyvin perustein erikseen todeta toisekseen ylipäätään työluvan hakemista yrityksille voi helpottaa kuten ylipäätään työntekijän palkkaamisen ja sivukulujen osalta on onnistuttu tekemään ja yksinkertaistamaan esimerkiksi palkka fi tyyppisten käyttöliittymien avulla kolmas tapa on se mistä lienemme samaa mieltä että työlupien saamista pitäisi nopeuttaa ja tässä tietenkin kohtuullisen ajan määritelmä voi olla vain muutamia päiviä jatkan vielä lyhyesti sieltä pöntöstä

arvoisa puhemies neljäs tärkeä elementti on tietenkin se edustaja kontula tässä vahvasti vetosi eli se että työntekijän etuja ja vapaata siirtymistä pitää vahvistaa ja siihen liittyy myöskin tehokas viranomaisvalvonta olkiluodon työmaan tapaiset katastrofit eivät saa koskaan enää toistua suomessa ja sitten vielä viides ajatus on se että jos haluamme tätä osaajien maahanmuuttoa vahvistaa niin silloin tämän pitäisi koskea myöskin niitä ulkomaalaisia opiskelijoita jotka ovat suomessa ehdottoman harkitsemisen arvoinen ajatus on se että jos on tehnyt suomessa tutkinnon niin saisi automaattisesti työluvan tässä siis tämä viiden kohdan ohjelma

kuvittelisin että voisimme löytää yhteistä maaperää sille että että edesautamme osaajien maahanmuuttoa suomen hyvinvointivaltion tulevaisuutta kestävällä tavalla ja myöskin näin yrittäjän päivänä suomalaista yrittäjyyttä

puhemies haluan myös todeta että tänä päivänä on täällä maassamme kolme neljäsataatuhatta työtöntä mutta samalla työllisyys on parantunut ja vienti vetää eli meillä on työ ja työntekijä eivät välttämättä kohtaa niin kuin täällä on todettu kahden tunnin aikana on semmoisia ammatteja ettei nyt tällä hetkellä suomalaisista löydy näitä työntekijöitä on kysytty mikä on sinisen eduskuntaryhmän kanta tähän hallituksen esitykseen me kannatamme täysin tätä hallituksen esitystä vaikka en ole itse tätä kovin perin pohjin lukenut niin kyllä tämä esitys tarkoittaa sitä että tässä on selkeät pelisäännöt niin työnantajalle kuin työntekijöille on puhuttu että viime vuonna on tullut lähes kuusituhatta työntekijää kyllä minäkin sitä peräänkuulutan että kun tänne tulee sitten tuolta kolmannesta maasta tai tulee mistä tahansa niin kyllä sen palkan pitää olla sama kuin mitä täällä suomalaiselle maksetaan sitten on käyty keskustelua että mitenkä pystytään

on askel eteenpäin ja sininen eduskuntaryhmä kannattaa tätä

arvoisa puhemies nyt kun ministeri saapui paikalle tuossa omassa puheenvuorossani vähän aprikoin yhtä kohtaa joka todennäköisesti löytyy täältä hallituksen esityksen perusteluista muistan käytiin sisäisistä ict siirroista nimenomaan siitä tilanteesta kun maasta toiseen siirrytään

silloin euroopan parlamentissakin käytiin keskustelua myöskin myöskin jäsenmaitten kesken neuvostossa onko siinä sitten joitakin sentyyppisiä tekijöitä jotka mahdollisesti erilaisiin väärinkäytöksiin saattavat saattavat avata portteja siellä olivat nämä intialaiset koodarit jonkunlaisena esimerkkinä että heistä tehtäisiin tämmöisiä erityisasiantuntijoita joita sitten siirrettäisiin ikään kuin yrityksen sisäisinä siirtoina maasta toiseen ja

seuraavaan maahan eu alueella elikkä ihan ministerille kysymys tässä hallituksen esityksessä otettu kantaa elikkä tähän maasta toiseen siirtymiseen sen jälkeen kun ollaan tultu eu alueelle sisäisen ict siirron perusteella